Arvoisa puhemies, ikääntyminen on haaste koko yhteiskunnalle ja kaikille sukupolville Euroopassa. Yli 60 vuoden ikäisistä ihmisistä koostuva väestönosa kasvaa Euroopassa yhä nopeammin. Hienoa, sillä tämä osoittaa, että Euroopassa kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua on onnistuttu parantamaan. Väestörakenteen muutos luo kuitenkin myös uusia haasteita. Puhutaan terveydenhoidon ja julkisten palvelujen rahoituksen kestävyydestä, tiettyjen alueiden väestön ja vetovoiman vähenemisestä sekä eläkerahastoihin kohdistuvasta paineesta. Vanheneva kansanosamme on terveempää ja paremmin koulutettua kuin aiempi sukupolvi. Tämä on positiivinen voimavara, joka tulee valjastaa. Heillä on hyvät mahdollisuudet työskennellä ja osallistua aktiivisesti yhteiskunta ja perhe elämään, kuten vapaaehtoistoimintaan, elinikäiseen oppimiseen, kulttuuritoimintaan ja urheiluun. Euroopan tulevaisuus ei ole vain nuorten vaan myös jo elämänkokemusta saaneiden varassa.